Arvoisa puhemies, arvoisat komission jäsenet, koheesiopolitiikka ei ole pelkästään solidaarisuutta, vaan se on elementti, jolla luomme suurta lisäarvoa koko Euroopalle. Alueellamme on runsaasti osaamista ja myös mm. luonnonvaroihin perustuvaa hyvin vahvaa potentiaalia. Nämä myös vahvasti Eurooppa 2020 strategiaan liittyvät tavoitteet voimme täyttää ainoastaan tehokkaalla, koko Euroopan kattavalla koheesiopolitiikalla, jolla on riittävät budjettivarat myös 2014 alkavalla kaudella. Tulevalla rahoituskaudella on tärkeää, että edelleenkin pyrimme tasoittamaan bruttokansantuotteella mitattavia eroja maiden välillä. Sen lisäksi on aivan välttämätöntä, että myös nykyiset tavoite 2 alueet ja niiden erityiset haasteet tullaan huomioimaan. Tämän lisäksi vetoan Teihin, arvoisat komission jäsenet, 174 artiklan puolesta harvaanasutut alueet, vuoristoalueet ja saarialueet tulee huomioida myös tulevalla koheesiopolitiikan kaudella, myös rahoituksen osalta, aivan kuin tähänkin saakka on tehty ja hyvin tuloksellisesti.